Siis lisää niin sanottua solidaarisuutta samalla, kun yhä useammat euromaat joutuvat yhä syvempiin vaikeuksiin. Mietintö hyväksyttiin ECON valiokunnassa hyvin täpärästi, koska siihen on ujutettu näitä asiattomia kohtia, kuten maininta finanssitransaktioverosta yhtenä EUn omien varojen muodostajana. On erikoislaatuista, että tätä verohanketta halutaan väkisin puskea eteenpäin ikään kuin itsestäänselvyytenä ja sivuhuomautuksena, vaikka siltä puuttuu jäsenvaltioiden laaja alainen tuki. En voi myöskään tukea eurooppalaista velanlunastusrahastoa, joka jatkaisi moraalikatoa Euroopassa. On kestämätöntä politiikkaa jatkaa yhä pitemmälle velkojen yhteisvastuullistamisen suuntaan, jolloin lasku lähetetään aina johonkin muuhun osoitteeseen kuin tilanteeseen syyllisille. En siis omasta puolestani tule hyväksymään mietintöön ujutettua yhteisvastuun ja moraalikadon kasvattamista, ja elleivät nämä korjaannu erillisäänestyksissä, joudun äänestämään mietintöä vastaan.